Euroopan parlamentin esittämä täyden palkan vaatimus ei huomioi kompensaationa sellaisia kansallisia järjestelmiä, joissa äitiyslomaan nivoutuu huomattavasti pidempi vanhempainvapaa joskaan ei täydellä palkalla mutta jossa hoitovastuu voidaan jakaa isän ja äidin kesken. Euroopan parlamentin esitys ei edistä naisten yhdenvertaista työhön osallistumista, erityisesti jos palkka jää äidin työnantajan kokonaan maksettavaksi. Euroopan parlamentti sivuutti itse esityksessään työmarkkinaosapuolten panoksen perhevapaajärjestelmien kehittämisessä sekä sen, että monissa maissa äitiysvapaan palkasta on sovittu työehtosopimuksin ja rahoittajina toimivat kaikki osapuolet. Ymmärrän hyvin, että neuvostossa halutaan jättää kansalliseen sääntelyyn muun muassa pakollisen äitiysvapaan ajoittaminen, imetystauot, erilaiset lisävapaat ja niiden korvattavuus, samoin sen, että isyysvapaa ei ylipäätään kuulu äitiyden suojelua koskevaan direktiiviin. Euroopan parlamentin on ymmärrettävä, että sääntelyn tason tulisi mahdollisimman pitkälti olla yhdenmukaista vanhempainvapaasääntelyn kanssa, jotta kansallisesta lainsäädännöstä saadaan jonkinlainen johdonmukainen kokonaisuus.